ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on mietintö viisitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi seitsemäs kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies kannatan

ensin äänestetään lauri ihalaisen ehdotuksesta antero vartian ehdotusta vastaan sitten voittaneesta ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

arvoisa puhemies esitän että pykälä saa vastalauseen

ensin äänestetään lauri ihalaisen ehdotuksesta antero vartian ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

arvoisa puhemies ehdotan että ensimmäisen lakiehdotuksen kahdeksannen pykälän ensimmäinen momentti poistetaan

arvoisa puhemies ehdotan että ensimmäisen lakiehdotuksen

ensimmäinen momentti poistetaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksikymmentäyhdeksän yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeksas kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän että pykälä saa vastalauseemme mukaisen muodon

edustaja tuppuraisen korjaus

merkitään

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kolmekymmentäyksi yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeksas kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies kannatan edustaja ihalaista

arvoisa puhemies ehdotan että

arvoisa rouva puhemies esitän että viidestoista pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa kolme
rouva puhemies kannatan

puhemies esitän että kahdeskymmenesviides pykälä saa sen muodon kuin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on työelämä ja ja tasa arvovaliokunnan mietintö kolmetoista yleiskeskustelu asiasta päättyi seitsemäs kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa

arvoisa puhemies ehdotan että kolmannen pykälän kolmas momentti poistetaan vastalauseen yksi mukaisesti

arvoisa puhemies ehdotan että neljännen pykälän ensimmäinen momentti poistetaan vastalauseen yksi mukaisesti

arvoisa puhemies ehdotan että neljäs a pykälä poistetaan vastalauseen yksi mukaisesti

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö yhdeksäntoista yleiskeskustelu asiasta päättyi seitsemäs kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

esitän että kymmenes pykälä poistetaan vastalauseen yksi mukaisesti

arvoisa puhemies esitän että pykälä saa vastalauseen kahden mukaisen muodon

arvoisa puhemies kannatan edustaja sarkkisen tekemää esitystä

arvoisa puhemies esitän että viideskymmenesensimmäinen pykälä poistetaan vastalauseen yksi mukaisesti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

keskustelussa on timo harakka krista kiurun kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään timo harakka on krista kiurun kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset kaksi lausumaehdotusta touko aalto on krista mikkosen kannattamana tehnyt vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen hanna sarkkinen on matti semin kannattamana tehnyt vastalauseen kolmen mukaisen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi seitsemäs kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on sirpa paatero matti semin kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi seitsemäs kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on anneli kiljunen tuula haataisen kannattamana ehdottanut että ensimmäinen lakiehdotus

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia keskustelu asiasta päättyi seitsemäs kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on sari tanus sari essayahin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen

nyt jatketaan tänään kello kolmetoista neljäkymmentäseitsemän keskeytettyä täysistuntoa ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö viisitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies hallituksen esitykseen kaksisataakymmentä kautta kaksituhattakuusitoista liittyy kaksi ongelmaa ensinnäkään se ei johda toivottuihin tuloksiin hallituksen esitystä perustellaan tavoitteella lyhentää työttömyysaikoja ja lisätä työllisyyttä sen paremmin valiokunnan kuulemat asiantuntijat kuin laajempi tutkimustietokaan eivät tue sitä oletusta että niillä keinoin joita hallituksen esityksessä ehdotetaan saavutettaisiin näitä tuloksia toinen ongelma mikä hallituksen esitykseen liittyy on että vaikka toivottuja tuloksia ei saavutetakaan näillä uudistuksilla todennäköisesti on epätoivottuja vaikutuksia on erittäin todennäköistä että tämän esityksen seurauksena työttömien saamat sanktiot lisääntyvät sen jälkeen kun sanktiot ylipäätään otettiin osaksi meidän työttömyysturvajärjestelmää

tulottomien kotitalouksien määrä on suomessa yli tuplaantunut me tiedämme että siirtyminen työttömyysturvalta kokonaan toimeentulotuelle tai kokonaan perusturvan ulkopuolelle yleensä johtaa myös liukumiseen pois työvoimapoliittisten toimenpiteiden ulottuvilta ja sitä kautta käytettävissä olevasta käytettävissä olevasta työvoimasta eli syrjäytymiseen näissä tulottomissa kotitalouksissa elää myös paljon lapsia ja sanktiopolitiikalla onkin sitä kautta yhteys myös lapsiköyhyyden lisääntymiseen jos hyvin käy nyt esitetyt uudistukset johtavat ainoastaan kohtuullisiin kiristyksiin meidän työttömyyspolitiikassa on kuitenkin vahvoja syitä epäillä ja uusi ehdotettu lainsäädäntö antaisi siihen täyden mahdollisuuden että me kohtaamme myös pahoja kohtuuttomuuksia itse käytin vastalauseessani esimerkkiä jossa henkilön voitaisiin uuden lainsäädännön mukaan edellyttää menevän toijalasta töihin töihin helsinkiin jopa alle tes minimien silloin jos alalla ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta ja että tällaisessa tilanteessa henkilön käteenjäävä tulo kun ynnätään erilaiset verohelpotukset saatu palkka ja ne tulonsiirrot joihin tämä henkilö on oikeutettu

elämiseen jäisi kahdeksankymmentäviisi euroa kuussa no tätä ei valiokunnassakaan kukaan pitänyt järkevänä tai kohtuullisena tilanteena mutta valiokunnan mietinnössä mietinnössä huoli kuitataan toiveella siitä että viranomaiset eivät tekisi sellaisia päätöksiä joita yleisen oikeustajun mukaan ei voi pitää kohtuullisina tällainen oletus on tietysti kaunis mutta vähän naiivi tilanteessa jossa jo nyt merkittävä osa työhönosoituksista ja sanktiopäätöksistä tehdään koneellisesti ja jossa tulevaisuudessa tarkoituksena on lisätä digitalisaation osuutta ja automatisoida näitä toimintoja entisestään jos meillä ei ole tarkkaa voi ohjelmoida myöskään näihin koneellisiin järjestelmiin sellaisia kohtuullisuuselementtejä jotka estäisivät ylilyönnit väärinkäytökset ja kohtuuttomat tilanteet tilannetta huonontaa entisestään se että muualla samaan aikaan hallitus on päättänyt toteuttaa kolmen kuukauden määräaikaistarkastukset määräaikaishaastattelut työttömille sellaisilla resursseilla joiden arvioidaan käytännössä johtavan siihen että työttömien mahdollisuus tavoittaa te toimiston virkailija silloin kun he itse apua tarvitsisivat omista tarpeistaan ja aikatauluistaan lähtien tulee heikkenemään nykyisestä nytkään se ei ole kovin helppoa

arvoisa puhemies anteeksi myöhästyminen todellakin

perusteella voidaan asettaa korvaukseton määräaika

tämä on hieman problemaattista siinä mielessä että jos työpaikan sijainti on työssäkäyntialueen ulkopuolella niin ihmisellä ei enää olisi pätevää syytä erota työstä ja itse asiassa näihin haastatteluihin liittyen tule tässä lainsäädännössä nämä kolmen kuukauden haastattelut tässä lähdetään siitä että silloinkin työttömällä on velvollisuus osallistua erilaisiin toimiin joita ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassa ja jos hän ei niihin osallistu niin niin niiden perusteella hän menettää työttömyysturvansa ja sen lisäksi tässä on joitakin teknisiä muutoksia jos yleisesti toteaa niin valiokunta piti tätä ehdotettua esitystä tarpeellisena ottaen huomioon työmarkkinatilanteen ja kohtaanto ongelmat voidaan ajatella että tämä on kansantalouden tilanteen ja työmarkkinatilanteen näkökulmasta perusteltavissa oleva esitys mutta totesi että nämä tiukennettavat seuraamukset toimivat vain jos ne toteutetaan kohtuullisella tavalla ja ja joissakin tilanteissa ne saattavat aiheuttaa sitä että ihmiset siirtyvät siirtyvät pois työttömyysturvan piiristä mutta eivät työllisty vaan joutuvat sitten toimeentulotuen piiriin se näkyy itse asiassa hallituksen esityksen perusteluissakin tällä ajatellaan olevan muutaman miljoonan säästövaikutus sen sijaan työllisyysvaikutuksia noissa perusteluissa ei ole uskallettu laskea valiokunta korosti sitä että nämä tavoitteet toteutuvat vain jos nämä työttömyysturvasäännökset ovat selkeitä ja työnhakija tietää ennakolta millainen toiminta johtaa seuraamuksiin ja valiokunnan kannassa todetaan että työttömyysturvalakia pitää selkeyttää siten että tämä moitittava menettely ja siitä johtuvat seuraamukset käyvät mahdollisimman yksiselitteisesti ilmi lainsäädännöstä

valiokunta piti muutosta hyvänä ja katsoi että että kun se milloin työttömyysturvan karenssi astuu voimaan siirtyy niin se itse asiassa vaikuttaa siihen että työttömällä on mahdollisuus nopeasti työllistyä jos hän onnistuu löytämään työpaikan ikään kuin estää se jo langennut karenssi tällä on kannustinvaikutusta siihen että karenssin uhatessa haetaan aktiivisemmin aktiivisemmin työtä no sitten tämä työllistymissuunnitelma ja osallistuminen myös niihin toimenpiteisiin joita suunnitelmassa ei ole sovittu valiokunta kävi tästä pitkän keskustelun ja totesi että sinänsä voidaan tehdä muitakin tarjouksia ja se on ihan kannatettavaa mutta kun kerran haastatteluja aiotaan tehdä kolmen kuukauden välein niin silloin on tärkeää että näistä haastatteluista ei tule mitään läpihuutojuttuja vaan niissä aidosti sitten päivitetään työllistymissuunnitelmaa ja siihen nähden tämän työllistämissuunnitelman ulkopuolelta tehdyn tarjouksen vaikkapa kouluttautumis tai jonkun muun toimenpidetarjouksen

niinkään siitä tilanteesta jossa ihmisellä on korkea ansiosidonnainen työttömyysturva ja hän joutuu pidemmän matkan päähän pienemmällä palkalla kuin se turva vaan ennemminkin niistä tilanteista joissa ihmisellä on työmarkkinatuki ja pitkä matka jonka päähän hän joutuu työhön jolloin hän itse asiassa menee toimeentulotukinormin alapuolelle ja kiinnitti huomiota siihen että tällaisissa työtarjouksissa työtarjouksissa pitää olla järki kädessä ja tehdä niitä kohtuullisesti jotta ne eivät aiheuta aivan kohtuutonta

mitä tähän tuli olivat lähinnä teknisiä ja sellaisia jotka tulivat sitten perustuslakivaliokunnan kautta eli kyse oli siitä päivästä jolloin työstä kieltäytyy tai ikään kuin tuo karenssiin johtava menettely on tapahtunut pitää olla selkeästi määritelty milloin se tapahtuu koska siitä seuraa sanktio tällaisen täydennyksen teimme tänne pykäliin ja yhdessä kohtaa poistimme yhden voidaan sanan joka oli oikeastaan perustuslakivaliokunnan puolelta myös selkeyttävä

hallituksen esityksessä työttömyysturvalain muuttamisesta ehdotetaan muutettavaksi työn vastaanottamisvelvollisuutta ja ylipäätänsä velvollisuutta osallistua aktiivitoimenpiteisiin työttömyysetuuden menettämisen uhalla tässä hallituksen esityksessä esitetään muun muassa luopumista ammattisuojan jälkeisestä työstä kieltäytymistä koskevasta kokoaikatyön kulu ja tulovertailusta oman auton käyttöpakkoa lisätään työssäkäyntialueen ulkopuolella sekä karenssia pidennetään yhdeksäänkymmeneen päivään saan itse jatkuvasti yhteydenottoja työttömiltä sen takia että lukuisista yrittämisistä ja haluamisista huolimatta he eivät ole kuitenkaan onnistuneet saamaan työtä siksi lähtökohtaisesti pidän tätä hallituksen esitystä kyseenalaisena koska sen lähtökohtana on että työttömät välttelisivät työtä ja olisivat jollain tavalla passiivisia kuitenkin me tiedämme että työttömyys varsinkin pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa ja alueelliset erot työttömyydenkin kohdalla kohtaamisessa ovat suuret meidän asiantuntijakuulemisessakin on todettu ja muutkin asiantuntijat tuoneet esille ettei tällainen runsas sanktioiden käyttö ole välttämättä tehokkain toimeenpanon merkki vaan on hyvin mahdollista etteivät suorat osoitukset mitä työttömille annetaan vastaa näiden työntekijöiden tarpeita ja tilanteita ja tämä olisi äärettömän tärkeä huomioida tässäkin esityksessä nostan muutamia kohtia jotka ovat haasteellisia tässä hallituksen esityksessä ensimmäisenä on tämä työnhakijan velvollisuus ammattisuojan päätyttyä ottaa vastaan sellaista kokoaikatyötä kolmen tunnin matka ajan piiristä josta maksettava palkka on aiheutuneiden kustannusten jälkeen mahdollisesti pienempi kuin hänelle maksettava työttömyysetuus tässä lainkohdassa on monia haasteita joihin on ehkä syytä vielä puuttua tässä saman vaalipiirin edustaja kontula toi esille tätä tampere esimerkkiä ja on hyvä todeta että nopeutuneiden liikenneyhteyksien ansiosta tämä kolmen tunnin enimmäismatka ajan piirissä sijaitseva työpaikka voi olla hyvinkin etäällä tästä työttömän asuinpaikasta tästä johtuen kustannukset saattavat nousta hyvinkin korkeiksi

se voi muodostua työttömälle taloudellisesti kannattamattomaksi ja jopa kohtuuttomaksi valiokunta otti tähän kantaa ja vaati että tähän asiaan jollain tavalla kiinnitetään huomiota mutta käytännössä tämä ei tule toteutumaan koska kuten täälläkin on todettu koneet pitkälti lähettävät näitä työhakemuksia ja siinä kohti noudatetaan sitten voimassa olevaa lainsäädäntöä sen takia olisikin tärkeää että tästä tulo ja kuluvertailusta kuluvertailusta ei luovuttaisi vaan se sisällytettäisiin tähän kieltäytymisoikeudeksi ja se estäisi tässä tilanteessa työnhakijan kannalta kohtuuttomien tilanteiden synnyn hallituksen esityksen mukaan työnhakijalle voidaan jatkossa asettaa korvaukseton määräaika jos hän kieltäytyy näistä työllisyyssuunnitelman ulkopuolisista palveluista tämä on äärettömän huolestuttavaa siksi että työllisyyssuunnitelman tulisi olla se työnhakijan ohjenuora kohti sitä työllisyyttä ja tämä aiheuttaa työttömille myös sekaannusta että mihin kaikkeen heillä on näiden sanktioiden ohella ohella ylipäätänsä vielä huomioisin tähän lisääntyvään sanktiopolitiikkaan liittyen että suomessa on jo melko korkeat sanktiot muihin maihin verrattuna nyt pitäisikin panostaa vahvemmin te keskusresursseihin ja ylipäätänsä palveluprosessien ja työnvälityksen tehostamiseen

arvoisa rouva puhemies mitä

nopeammin työtön työllistyy se on kaikkien kannalta paras vaihtoehto työttömyyden pitkittyminen aiheuttaa vaikeuksia päästä takaisin työmarkkinoille ja nykyinen järjestelmä lyhyellä tähtäimellä ajattelevalle antaa siihen mahdollisuuden näkyy myös tilastoissa vähän ennen kuin nämä määräajat päättyvät jolloin työttömyyskorvaus lakkaa on kummallisen paljon työn saantia se että ihminen olettaa että kaikissa tilanteissa hän löytää sellaista työtä jota hän itse toivoo ei nyky yhteiskunnassa voi olla ainoa lähtökohta tanskan esimerkki jossa työvoimaviranomaiset ovat erittäin aktiivisia työllistämään työttömäksi joutuneen osoittaa sen että yhteiskunnan kannattaa olla yhteiskunnan oman edun mutta myös asianosaisen työttömän kannalta erittäin aktiivinen mitä nopeammin työllistyminen tapahtuu sitä vähemmän syntyy erilaisia ongelmia minun mielestäni nämä ääriesimerkit ovat tilastollisesti erittäin harvinaisia karenssia määrätään perin harvoin ja nyky yhteiskunnassa myös korvaukset työmatkoista pääsääntöisesti annetaan verovelvolliselle täysimääräisenä hyvityksenä

arvoisa

demarien ja vihreiden ryhmät olemme jättäneet vastalauseen tästä lakiesityksestä hyväksymme kotouttamiseen liittyvät esitykset karenssin alkamisen lykkäämisen kolmellakymmenellä päivällä ja sen ettei työstä voi erota jos työmatkaan kuluva aika on hyväksyttävä muilta osin emme voi lakiehdotusta hyväksyä karenssin pidentämiselle kulu ja tulovertailusta luopumiselle oman auton käytön laajentamiselle ja työllistämissuunnitelman ulkopuolisten toimien velvoittavuudelle emme ole valiokunnan kuulemisessa saaneet riittäviä perusteluja eikä tutkimustietoa sanktioiden kiristämisen vaikutuksista ole eikä meille ole pystytty sitä esittämään lisäksi kansainvälisen vertailun perusteella sanktioiden määrä on suomessa melko korkea verrattuna moniin muihin maihin vaikka joskus kuulee jotain muuta väitettävän näiden esitysten taustalla tuntuu olevan ajattelumalli jonka mukaan työttömät välttelisivät työtä ja olisivat passiivisia näin ei kuitenkaan ole sillä valtaosa työttömistä kyllä hakee työtä mutta sitä ei tällä hetkellä ole saatavilla

että tämän tanskan mallin sijoittaminen suomen olosuhteisiin ei näillä henkilöstöresursseilla kyllä pysty onnistumaan millään tavalla työttömyysturvan vastikkeellisuuden heikentäminen ei paranna työllisyyttä ja nyt ehdotetut kiristykset hankaloittavat kohtuuttomasti monien ihmisten arkea esimerkiksi matalapalkka aloilla kokoaikatyön vastaanottaminen kolmen tunnin enimmäismatka ajan puitteissa nämä matkakustannukset huomioiden voi muodostua taloudellisesti kannattamattomaksi ja ja työttömälle muutenkin kohtuuttomaksi heikko toimeentulo yhdistettynä pitkään työpäivään pitkine työmatkoineen aiheuttaa monia ongelmia muun muassa lapsiperheissä joissa lasten päivähoitoaika tai koulun jälkeinen yksinoloaika pitenee kohtuuttomasti ja ja tämä on perheiden kannalta epäinhimillistä

edustaja lehden kanssa on helppo olla samaa mieltä siitä että mitä nopeammin ihminen työllistyy sen parempi kaikille sille ihmiselle itsellensä ennen muuta on myös helppo olla samaa mieltä siitä että tanskan mallissa on paljon hyvää ja siellä tehokas työnvälitys on se joka tuo työllisyyshyötyä mutta on pakko korjata muutama väärä käsitys joita tässä puheenvuorossa oli

että kun ansiosidonnainen on päättymässä niin silloin ihmiset ikään kuin yhtäkkiä työllistyvät jotenkin runsaammin kun arvioidaan niitä tutkimuksia joita tästä työllistymisestä on tullut niin ne osoittavat että ihmiset kyllä työllistyvät mutta valtaosa heistä työllistyy tuettuun työhön elikkä palkkatuella he eivät pääse avoimille työmarkkinoille niin kuin usein kuvitellaan toinen väylä työllistyä tässä tilanteessa on se että ihmiset palaavat takaisin edelliseen vanhaan työhönsä elikkä ikään kuin takaisinottovelvollisuuden kautta vanhassa firmassa tuotannolliset ja taloudelliset syyt eivät enää ole voimassa ja sinne on palkattu sitten

ole helppo päästä koska hallitus loi mallin jossa on helppo vaihtaa nuorempaan ja ehkä sitten vähän kokeneempaan ja jollakin tavalla halutumpaan ja kiltimpään ja nöyrempään työvoimaan mutta todellakin tämä harha siitä että jotenkin juuri ennen ansiosidonnaisen päättymistä työllistyttäisiin ei saa kyllä tilastoaineistoista niin suurta tukea mitä suomessa usein uskotaan suurin osa ihmistä päätyy siihen että he he eivät osallistu mitä tulee näihin karensseihin niin voisi todeta ja hallituksen esityksen perusteluissakin kerrotaan se että karensseja itse asiassa suomessa tulee varsin runsaasti

sadankahdenkymmenentuhannen karenssin paikkeilla tai jos joku muistaa tarkemmin kuitenkin erittäin mittavasta määrästä oli kyse ja niiden seurauksena ihmiset joko joutuvat myöhemmin pelkälle työmarkkinatuelle eivät pääse ansiosidonnaisen piiriin koska eivät ole päässeet työhön tai pahimmassa tapauksessa he joutuvat toimeentulotuelle jolloin he eivät enää edes ole työmarkkinoiden käytettävissä useammat tutkimukset osoittavat että karenssit itse asiassa varsinkin suhteellisen hyvässä asemassa olevia työttömiä johtavat pois työvoimasta eivätkä suinkaan työelämään elikkä silloin työvoimasta kokonaan syrjäytymisen riski kasvaa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljäkymmentä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys ehdottaa muutettavaksi sairausvakuutuslakia ja ja elatustukilakia pääosa ehdotetuista muutoksista on seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta jolla avioliittolain säännökset muutettiin sukupuolineutraaliin muotoon lailla muutetaan sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahasäännöksiä elatustukilakia ja esityksen tavoitteena on parantaa eri ja samaa sukupuolta olevien parien yhdenvertaista oikeutta sosiaaliturvaan esitys liittyy valtion vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä lait tulemaan voimaan samanaikaisesti jo vahvistetun avioliittolain muutoksen kanssa ensimmäinen päivä maaliskuuta kaksituhattaseitsemäntoista vaikka tämä lakiesitys on liitännäislaki liittyen tasa arvoiseen avioliittolakiin tällä lailla on myös merkittäviä muutoksia heteroperheille muun muassa isien tilanteeseen valiokunta päätyi lisäämään kaksi uutta pykälää tähän esitettyyn lakiesitykseen ja ne liittyvät isyysrahaan ja vanhempainrahaan valiokunta ehdotti pykälään uutta toinen momenttia jonka mukaan lapsen hoidosta vastaavalla isällä on oikeus isyysrahaan vaikka lapsen äiti ja isä eivät elä yhteisessä taloudessa avio tai avoliitossa kyseessä on esimerkiksi sellainen tilanne jossa lapsen biologinen äiti äiti ja biologinen isä ovat eronneet eivätkä enää elä yhteisessä taloudessa avio tai avoliitossa samoin kuin tilanne jossa lapsen biologinen äiti ja biologinen isä eivät ole lainkaan eläneet yhteisessä taloudessa avio tai avoliitossa säännöstä sovelletaan myös silloin kun lapsen adoptioäiti ja adoptioisä ovat eronneet tai kun lapsen biologinen äiti ja hänen avio tai avopuolisonsa tai rekisteröity puolisonsa ovat eronneet isän katsotaan vastaavan lapsen hoidosta jos lapsi asuu isän luona tai jos isä pääasiallisesti vastaa lapsen hoidosta tai sen järjestämisestä sekä lapsen huollosta arjessa vanhempainrahaa ehdotetaan ensimmäisen momentin siirrettäväksi muutettuna pykälän toiseen momenttiin esitys kuuluu näin että säännöksen mukaan lapsen isällä joka vastaa lapsen hoidosta on oikeus vanhempainrahaan vaikka lapsen äiti ja isä eivät elä yhteisessä taloudessa avio tai avoliitossa

niitä on pitkään odotettu toteutuvaksi ja nyt tällä lakiesityksellä korjataan myös nämä asiat on hyvä asia että isien oikeudet tulevat huomioiduksi näin merkittävällä tavalla eli tulevaisuudessa biologinen isä joka hoitaa lastaan mutta ei ole asunut

valiokunta esittää lausumaa tähän loppuun eduskunta edellyttää että hallitus jatkaa sosiaali ja terveysministeriössä tehdyn selvitystyön pohjalta erilaisten perheiden perhevapaajärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä jotta perheiden erilaiset elämäntilanteet huomioitaisiin yhdenvertaisella tavalla

arvoisa rouva puhemies

hyvin kauniisti kuvasi tähän hallituksen esitykseen liittyviä hyviä muutoksia niin kokonaiskuva sisältö ei todella toisaalta ole ihan noin auvoinen toki tässä hallituksen esityksessä kaksisataakolmekymmentäkaksi jossa ehdotetaan muutettavaksi muun muassa sairausvakuutuslakia ja elatustukilakia on monia hyviä kannatettaviakin asioita mutta sinne sisältyy hyvin monia heikkouksia niin kuin edellisessä jo todettiin niin tämähän on viime kaudella säädetyn sukupuolineutraalin avioliittolain seurausta joka mahdollisesti tulee voimaan ensi keväänä ellei nykyistä avioliittolakia saada säilytettyä tuohon sukupuolineutraaliin avioliittolakiin niin kuin tiedämme kuuluu näitä liitännäislakeja ja tämä paketti on yksi niistä muistutettakoon tässä alkuun että lakivaliokuntahan esitti viime kaudella avioliiton säilyttämistä miehen ja naisen välisenä lakivaliokunta kiinnitti tuolloin mietinnössään erityistä huomiota siihen että ennen tuolloin esitettyjen merkittävien perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten toteuttamista olisi tullut laatia lapsivaikutusten arviointi tämä on yksi merkittäviä asioita kun tämä eduskunta itse on itsellensä säätänyt

asia nousi nimittäin tuolloinkin valiokunnan asiantuntijakuulemisissa esille lapsivaikutusten arvioinnin todettiin valiokunnan mietinnössä perustuvan lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa tuosta lakivaliokunnan mietinnöstä vuodelta kaksituhattaneljätoista poiketen eduskuntahan hyväksyi tuolloin avioliittolain muutoksen vaikka muun muassa valiokunnan esiin ottamat lapsivaikutusarvioinnit jäivät täysin puutteellisiksi kyse oli siis tuolloin kiireellä valmistellusta ja vain tietyn vähemmistömarginaaliryhmän etuja ajavasta muutoksesta muutoksen vaikutukset sen sijaan tulevat koskettamaan paljon paljon isompaa ihmisryhmää avioliittolain muutoksen vaikutukset jäivät tuolloin kattavasti arvioimatta ja nyt jälkikäteen niitä pyritään paikkailemaan katson että avioliittolain säilyttäminen valiokunnan valiokunnan mietinnön mukaisesti miehen ja naisen välisenä on perusteltua jo pelkästään perheoikeudellisen sääntelyn johdonmukaisuuden kannalta enkä valitettavasti voi hyväksyä tätä nyt käsillä olevaa hallituksen esitystä esimerkkinä sääntelyyn tulevista epäjohdonmukaisuuksista otan esille tämän hallituksen esityksen mukaiset ehdotukset siitä että lapsen äidin naispuolisella avio tai avopuolisolla olisi oikeus sekä vanhempain että isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio ja avopuolisolla

ei myöskään tule huonontaa biologisen vanhemman oikeuksia ehdotetun kahden samaa sukupuolta olevan vanhemman vahvistamisen kustannuksella minä katson että hyvänä vanhempana hyvänä kasvattajana hyvänä huoltajana voi toki toimia todella monia ja suorittaa sen tehtävän hyvin mutta missään tilanteessa mielestäni suomessa ja suomen lainsäädännössä ei saisi polkea tai vähentää biologisten äitien tai biologisten isien osuutta

isiä en tässä puheessa nyt sitten käsittele näiden nyt esitettävien muutosten osalta totean lisäksi että kyse on on avioliittolain muutoksen tavoin erittäin kiireellä tehdystä esityksestä jossa vaikutuksia ei ole riittävän kattavasti arvioitu ja ja jossa asiaa on katsottu vain pienen marginaaliryhmän kannalta lakiehdotukset perustellaan avioliittolain muuttamisen kautta unohtamalla samalla muut vaikutuksen kohteeseen kuuluvat isot ihmisryhmät ensisijaisesti lapset ja biologiset isät samoin näkökulmat eroperheiden osalta on unohdettu täysin nykyinen lainsäädäntömme ei huomioi riittävästi lasten isiä vaikka sukupuolisyrjintä on kielletty ykn ihmisoikeuksien julistuksessa sekä eun lainsäädännössä lainsäädäntömme ei ei myöskään nykyisen muotoisenakaan mahdollista riittävästi isien osallistumista hallituksen esityksen mukaiset ehdotukset heikentävät lisäksi entisestään isien asemaa asiassa kuullut asiantuntijat pitivät epäkohtana sitä että lapsen hoidosta vastaavalla isällä ei nykyisin ole lainkaan oikeutta vanhempainpäivärahoihin jos hän ei ole tai ei ole ollut avio tai avoliitossa lapsen äidin kanssa näissä tilanteissa lasta hoitavalla isällä ei ole oikeutta lainkaan vanhempainrahaan esimerkiksi silloin kun lapsen äiti on sairastunut eikä kykene hoitamaan lastaan ja lapsi asuu isän luona pidän lähtökohtaisesti tietenkin hyvänä muutosesityksenä valiokunnan ehdotusta siitä että nykyistä tai aiempaa avio tai avoliittoa lapsen äidin kanssa ei edellytetä lasta hoitavalta isältä vanhempain tai isyysrahan saamiseksi silloin kun hän todellisuudessa ja käytännössä hoitaa lasta hoidosta vastaavan isän ohella tässä tulisi paremmin huomioida myös hoitoon osallistuva isä eli nythän tässä määritellään että hoidosta kokonaan vastaava isä huomioidaan mutta jäävät tyystin huomioimatta ne biologiset ne biologiset isät jotka osallistuvat hoitoon esitetty muutos on näin ollen liian yksipuolinen eikä sitä voi tällaisenaan kannattaa tarvitaan huomattavasti parempi kokonaisuudistus jossa huomioidaan paremmin biologisten isien oikeuksien parantaminen kaikissa tilanteissa ja edistetään isien osallistumista ja mahdollisuuksia esimerkiksi vanhempainrahaoikeutta on nykylaissa rajoitettu siten että ainoastaan lapsen äidin luona asuva isä taikka isä joka hoitaa lasta kokonaan yksin voi saada vanhempainrahaa ja vanhempainvapaata

prosenttia ajasta lastaan luonaan pitävä etävanhempi ei voi saada vanhempainrahaa kunnallista perheasuntoa yksinhuoltaja avustusta lapsilisää eikä muitakaan vastaavia tukia koska lapsi ei virallisesti lainkaan asu hänen luonaan eikä lapsi nykyisen lainsäädännön mukaan kuulu etävanhemman perheeseen lapsille pitäisi näin ollen antaa mahdollisuus kuulua yhtä aikaa molempiin eri perheisiin näitä epäkohtia tämän hallituksen esityksen jälkeen jää koskien valtavan suurta joukkoa isiä nimenomaan biologisia isiä ja tämä on yksi keskeinen syy minkä takia tällaisenaan tätä pakettia en voi hyväksyä ja tulen ehdottomaan sen hylkäämistä kaiken kaikkiaan tästä täytyy tietenkin sanoa että niin kuin sukupuolineutraali avioliittolaki ja sen hyväksyminen olivat kiireellä rykättyjä asioita pienen marginaalivähemmistön etuja silloin huomioitiin samoin nyt kun viedään kiireellä näitä liitännäispaketteja niihin löytyy kyllä aikaa löytyy virkamiehiä käsiä kirjoittajia samaan aikaan kun meillä on suuria ja paljon suurempia kansanjoukkoja koskettavia erittäin kipeitä asioita odottamassa käsittelyä lasten oikeudet lasten oikeudet biologiseen isään ja äitiin ja avioliittokäsitys sinänsä keskeinen instituutio tässä valtiossa ovat edelleenkin säilyttämisen arvoisia asioita se mikä tässä kaikessa huolestuttaa hyvin paljon on se kuinka meillä säilyy sanan ja mielipiteen ilmaisun vapaus tässä maassa vaikka sukupuolineutraali avioliittolaki ei ole edes tullut vielä voimaan niin on räikeitä hämmästyttävän suuria tapahtumia jo tässä vaiheessa joissa on todettu että sanan ja mielipiteen ilmaisun on pyritty rajoittamaan ja on jo rajoitettu ja siitä on jo päätöksiäkin olemassa näkisin että tässäkin perusasiassa mistä nämä kaikki juontavat silloin kun säilytämme parisuhdelain ja avioliittolain erillisinä voimme huolehtia tasa arvoisesti eri ihmisryhmien oikeuksista ja mahdollisuuksista toivoisin että löytyy tällaista tahtotilaa tältä eduskunnalta

toivotaan kannustavan etsimään muun muassa näihin epäkohtiin vastauksia mitä edellinen puhuja mainitsi otitte esille etäisät ja sen että isä osallistuu ajoittain vaikkapa lapsenhoitoon kyllä me me voimme myös kysyä siitä että eihän lapsilisääkään makseta kuin vain toiselle vanhemmista elikkä tämä on valtavan iso kokonaispaketti ja se täytyy sitten eriksensä vielä miettiä ja ratkaista mitä muuta parannettavaa on mainitsitte myös tässä vastalauseessanne että lainsäädäntömme ei nykyisen muotoisena mahdollista riittävästi isien osallistumista lastenhoitoon minun mielestäni kysymystä siitä että isät osallistuvat lastenhoitoon ei lainsäädännöllä suinkaan päätetä eikä siihen oikeastaan kannustetakaan perheet valitsevat tällä hetkellä itse hoitaako isä vai äiti lasta totta kai me toivomme ja kannustamme että isät entistä enemmän osallistuisivat käyttäisivät tätä vanhempainvapaata käyttäisivät kotihoidonvapaata pitäisivät isyysvapaitaan

sanoitte että olisi toivottavaa että biologisten isien osuutta ei heikennetä ja ja kritisoitte sitä ja sanoitte että tämä esitys ei ole auvoinen minun mielestäni tämä on siinä mielessä auvoinen että tämä korjaa sen epäkohdan mikä meillä on vallinnut suomessa liian pitkään biologisen isän sen oikean isän oikeus pitää vanhempainvapaata lapsensa kanssa minun mielestäni se ei ole pois isältä se on äärettömän tärkeä ja hyvä asia ja se on ennen kaikkea jotakin mitä me annamme myös lapselle elikkä me korostamme ja nostamme sen isän roolin ja kyllä minä näen ainakin suomalaiset isät niin hyvinä isinä että ilomielin tämän mahdollisuuden heille suon isät rakastavat lapsiaan ja pystyvät hoitamaan ja on on hienoa että me tällä esityksellä annamme isälle oikeuden vanhempainvapaaseen ja isyysvapaaseen

kannatan ilman muuta niin kuin puheessanikin sanoin isien mahdollisuuksia ja ja kaikkea mitä myös tässä hallituksen esityksessä toisaalta on jo tuotu mutta niin kuin nostin tuossa esiin sinne edelleenkin jää suuria epäkohtia kuitenkin suhteessa isoon joukkoon biologisia isiä tämä hallituksen esitys on rykätty kasaan hirveällä vauhdilla ja nimenomaan näinä liitännäislakeina ajatellen sukupuolivähemmistöjä ja sukupuolineutraalia avioliittolakia niin kuin siitä lähtien kun se oltaisiin voitu tehdä huolellisemmin ja samanaikaisesti huomioiden kaikki nämäkin biologiset isät esimerkiksi eroisät ja ne jotka osallistuvat lapsenhoitoon osittain ehkä puolet ajasta tai jopa yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia ja jotka edelleenkin tämän muutoksen jälkeen jäävät syrjityiksi tämä on nimenomaan se sanoisinko tärkein pointtini että kun me muutamme isien asemaa ja on korkea aika muuttaa parantaa nimenomaan biologisten isien asemaa ja kun on siihen jo tartuttu niin se oltaisiin voitu tehdä ajan kanssa huolellisemmin ja huomioida nämä esimerkiksi isät lasten asialla ryn edustaja oliko hän nyt varatoiminnanjohtaja kävi kuultavana ja ja hän esitti erittäin selkeitä muutamia keskeisiä muutostoiveita sen sijaan että olisimme antaneet aikaa tälle asialle ja ja parantaneet esitystä tämä esitys viedään nopeasti nimenomaan liitännäislakilähtöisesti pientä vähemmistöä ajatellen eteenpäin ja se on minusta tässä salissa surullista

arvoisa rouva puhemies on hyvä asia että me käymme täällä tätä keskustelua ja ja kerromme näitä ajatuksia siitä mitenkä me näemme ja koemme todellakin isät lasten asialla oli meillä kuultavana ja he esittivät toki muitakin asioita me keskustelimme valiokunnassa siitä että hintalappu kaikelle sille

ne ajatellut muutokset mahdollisesti vaativat ja tarvitsevat koska kysymyksessä on paljon erilaisia asioita epäkohtia on aivan kuten sari tanus mainitsitte ja niihin toivotaan palattavan

me teimme tätä meidän lausumaehdotustamme hyvin huolellisesti yhdessä valiokunnassa muuten yksimielisesti paitsi kristillisdemokraatit jättivät tämän oman vastalauseensa asiaan ja todellakin tämä lausuma kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus jatkaa sosiaali ja terveysministeriössä tehdyn selvitystyön pohjalta erilaisten perheiden perhevapaajärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä jotta perheiden erilaiset elämäntilanteet huomioitaisiin yhdenvertaisella tavalla kyllä minä itse näen nämä lausumat hyvin tärkeinä kyllä ne meitä ohjaavat ne muistuttavat meitä ne tulevat vuosi toisensa jälkeen meidän eteemme jossakin tilanteessa tarkastusvaliokunnassa ja me mietimme mitä niille tehdään ja ovatko ne edenneet eli siinä mielessä kyllä se huoli huoli kuvastuu tästä lausumasta ja ja tätä varmasti käsitellään ja pidetään huoli siitä että näitä tärkeitä teemoja mitä on nostettu esille epäkohtia kehitettäviä asioita edelleen viedään eteenpäin siinä tarvitaan sitkeyttä ja on hyvä että täällä puhutaan

on todella hyvä ja kunnioitettava asia ja on korkea aika nostaa tässä maassa uudelleen meidän miesten ja isien sanoisinko profiilia ja mahdollisuuksia täällä ovat naisasianaiset olleet moneen moneen kertaan äänessä ja naisten oikeuksia ja tasa arvoa vieneet eteenpäin mutta tuntuu että että isien biologisten isien tärkeys ja arvo on on monta kertaa jäänyt taka alalle siinä mielessä tietysti nämä niin kuin edustaja juvonen on puhunut kauniisti ja oikein ovat hyviä ja kannatettavia asioita kun ajatellaan sitä että nyt nämä liitännäislakeina sukupuolineutraalin avioliittolain myötä koskettavat kuitenkin varsin pientä joukkoa asemaan tässä tartutaan ja jota parannetaan niin samanaikaisesti meillä on ollut eroperheitä kymmeniä kymmeniä vuosia ja eroperheitä joissa on koettu hyvin traagisia ja kipeitä kipeitä menetyksiä ja eroja lapsista ja etäännyttämistä ja ja huoltajakiistoja ja niin edelleen tuntuu jotenkin sydäntä raapivalta raapivalta sanoisinko niin esimerkiksi se kun isät lasten asialla ryn edustaja antoi paperin jossa sanotaan että olemme taas menossa tilanteeseen jossa yksittäisen vähemmistön ongelma pyritään ratkomaan kovalla kiireellä sekä sellaisella tavalla joka tekee monien avioeron kokeneiden suomalaisten ongelmien ratkomisen mahdottomaksi eli eli nyt parannetaan joidenkin asemaa kun sitten on iso joukko näitä jotka ovat käyneet jo valtavan kipeitä jaksoja ja kokemuksia elämässä ja olisin suonut että ennen kuin viedään näitä asioita eteenpäin niin olisi pysähdytty ja katsottu tarkemmin ja samanaikaisesti huolehdittu kaikkien näidenkin kansalaisten oikeuksista taloudellisesti euroja ajatellen se ei olisi ollut millään muotoa mahdotonta tahtotilasta ja asenteesta tämä oli enemmänkin kiinni

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljäkymmentäyksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies esittelen sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön tässä on kyseessä ehdotus jolla saatetaan sotilastapaturmalainsäädäntö

ajan tasalle tavoitteena on taata aseellista aseetonta ja siviilipalvelusta suorittaville sekä kriisinhallinnan tehtäviin osallistuville oikeantasoinen turva palveluksesta aiheutuvista tapaturmista ja sairauksista sairauksista tällä ehdotuksella täsmennetään korvattavien vahinkotapahtumien määrittelyä siten että palveluksessa aiheutuneet vammat ja sairaudet sekä henkilöllä jo olleiden sairauksien ja vammojen palveluksesta johtuva paheneminen korvataan riittävän kattavasti lainsäädännön selkeyden vuoksi ehdotetaan että kotimaassa asevelvollisuutta suorittaville sekä ulkomailla kriisinhallintatehtävissä oleville säädetään omat lakinsa tässä lakiesityksessä sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamista koskevan lain henkilöllinen soveltamisala ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan kaikki palvelukseen kuuluva toiminta ehdotetaan olevan edelleen lain antaman turvan piirissä palvelusaikaan sisältyvänä vapaa aikana tapahtuneet muut kuin palveluksesta johtuvat pahoinpitelyt ehdotetaan rajattavan pois ehdotetun lain mukaisen korvauksen piiristä kriisinhallintatehtäviin liittyvästä turvasta säädetään nyt sitten omassa laissaan olennainen uudistus tässä on että siviilikriisinhallintaan osallistuvat henkilöt saavat saman turvan kuin sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuvat turva ulotetaan myös euroopan unionin rajaturvallisuusviraston toimintaan osallistuviin rajavartijoihin täällä eduskunnassa on käsiteltävänä myös hallituksen esitys laeiksi puolustusvoimista annetun lain aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta siinä ehdotetaan että kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan osallistuvaan henkilöstöön sovellettaisiin tässä esityksessä ehdotettavaa lakia tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä

että edellä todetut viittaussäännökset nyt käsiteltävänä olevaan lakiin arvioidaan sitten näiden asianomaisten lakien valmistelun yhteydessä valiokunta pitää näitä viittausehdotuksia tarkoituksenmukaisina nyt käsittelyssä olevan lakiehdotuksen näkökulmasta mutta samalla haluamme kiinnittää huomiota puolustusvaliokunnan lausunnossa asiantuntijakuulemisen perusteella esitettyyn että kriisinhallinnan toimintaympäristöön tarkoitettu laki ei sovellu kaikkein vaativimpiin vaativimpiin kansainvälisiin sotilasaputehtäviin sotatoimialueilla esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja valiokunnan saaman selvityksen perusteella pidämme tätä esitystä tarpeellisena

ja ja tarkoituksenmukaisena olemme kuulleet tässä asiantuntijoita ja myös käyneet tarkasti läpi puolustusvaliokunnan lausunnon näiden pohjalta sitten valiokunta on tehnyt tänne lakipykäliin muutoksia

ensimmäiseen lakiehdotukseen kuudenteen pykälään muutos joka koskee sotilastapaturman aiheuttaman vian vamman tai sairauden pahenemista ja sitten yhdeksänteen pykälään palvelussairautta

ja toisessa lakiehdotuksessa viides viides pykälä on tapaturman aiheuttaman vian vamman tai sairauden pahenemista koskeva muutos ja palvelussairautta koskeva muutos näillä on siis täsmennetty tätä lakia näillä muutoksilla

ja terveysvaliokunta esittää että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen kaksisataakaksikymmentäviisi kautta kahdentuhannenkuudentoista sisältyvän kolmannen lakiehdotuksen ja että muutettuina hyväksyttäisiin tähän esitykseen sisältyvät ensimmäinen ja toisen lakiehdotuksen muutosesitykset valiokunta on tämän päätösesityksen tehnyt yksimielisenä kiitos

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys kaksisataakaksikymmentäviisi kautta kaksituhattakuusitoista on erittäin tervetullut uudistus ja oli mukava kuulla että puolustusvaliokunnan missä itsekin istun ehdotuksia on otettu hyvin huomioon tämä on esityksenä erittäin hyvä on tarpeellista päivittää sotilastapaturmalainsäädäntö tärkeää että siviilikriisinhallintaan osallistuvat henkilöt saavat saman turvan kuin sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuvat molemmilla on aika kovia riskejä omia kavereitani on siellä menehtynyt ja myöskin loukkaantunut ja on hyvä että saadaan tätä asiaa vietyä eteenpäin näin korvaus ja ja lainsäädännöllisellä puolella uusi laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta sekä sotilaalliseen kriisinhallintaan että siviilikriisinhallintaan ja euroopan unionin rajaturvallisuusviraston toimintaan osallistuvia henkilöitä nykyinen sotilastapaturmalaki koskee vain sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuvia uudella lailla kaikkien kriisinhallintaan osallistuvien turva yhtenäistettäisiin tätä uudistusta on jo kauan odotettu ja nyt hallitus on tehnyt joka edistää oikeantasoista turvaa palveluksesta aiheutuvista tapaturmista ja sairauksista hienoa hallituksen esitys on erityisen tarpeellinen koska kansainvälisten sotilaallisten kriisinhallintatehtävien luonne on muuttunut perinteisten tarkkailu ja raportointitehtävien määrä on vähentynyt nykyään joudutaan usein toteuttamaan vaativia sotilaallisia kriisinhallintatehtäviä joissa olosuhteet voivat olla todella vaikeat ja riskialttiit operaatioalueiden turvallisuustilanteen epävakautta kuvaa jatkuva sotilaallinen uhka johon voivat liittyä räjähteet ammukset väkivalta terrorismi rikollisuus sekä sotilaalliseen koulutukseen sekä liikenteeseen usein liittyvät riskit nykyään kriisinhallintaoperaatiossa palvelevat vaikka ovatkin puolueettomassa asemassa voivat olla iskun kohteita näistä voi aiheutua laaja alaisia ja ja useita samanaikaisia vammoja esimerkiksi sirpale ampuma melu paine palo ja kemiallisten sekä biotaisteluaineiden aiheuttamia vammoja omassa käytössä olevien räjähdysaineiden ja räjähtävien tarvikkeiden sekä muun vaarallisen materiaalin väärä tai varomaton käsittely tai toimintahäiriöt voivat johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja pahimmillaan kuolemaan palvelusolosuhteet ja niiden aiheuttamat riskit ovat sekä siviili että sotilaallisessa kriisinhallinnassa hyvin samanlaiset korvausedellytykset noudattaisivat samoja periaatteita kuin sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisessa tulevaisuudessa kattavampi kuin työntekijöitä koskeva työtapaturma ja ammattitautiturva korvausharkinnassa tullaan huomioimaan kriisinhallintatehtävien erityisolosuhteet jotka poikkeavat kotimaan rauhanajan olosuhteista ja niihin sisältyy paljon vammautumisen ja sairastumisen riskejä lisääviä tekijöitä kriisinhallintaa koskevaan turvaan sisällytetään erityinen lisäturva kuolemantapauksen sekä pysyvän invaliditeetin varalta kriisinhallintatehtävästä palaavalle ehdotetaan myös oikeutta erityiseen psyykkiseen tukeen nykyisin edut ovat sopimusperusteisia olen erittäin tyytyväinen tähän hallituksen esitykseen ja siihen että sotilastapaturmalainsäädäntö tulee nyt kaiken kaikkiaan vastaamaan huomattavasti paremmin vaativien aikojen haasteisiin kiitos

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys on todella hyvä ja tarpeellinen tämä ehdotus saattaa sotilastapaturmalainsäädännön ajan tasalle tavoitteena on taata aseellista aseetonta ja siviilipalvelusta suorittaville sekä kriisinhallinnan tehtäviin osallistuville oikeantasoinen turva palveluksesta aiheutuvista tapaturmista ja sairauksista ehdotuksella täsmennetään korvattavien vahinkotapaturmien määrittelyä niin että palveluksessa aiheutuneet vammat ja sairaudet sekä henkilöllä jo olleiden sairauksien ja vammojen palveluksesta johtuva paheneminen korvataan riittävän kattavasti lainsäädännön selkeyden vuoksi ehdotetaan että kotimaassa asevelvollisuutta suorittaville sekä ulkomailla kriisinhallintatehtävissä oleville säädetään oma lakinsa kuten sanoin tämä on ollut kauan odotettu ja on hyvä asia ja ja parantaa niiden niiden ihmisten tilannetta jotka ovat vammautuneet tai joutuneet kärsimään näissä tehtävissä toimiessaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö neljätoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

puhemies tässä esityksessä ehdotetaan sisävesiliikenteen työaikadirektiivin täytäntöönpanon edellyttämiä muutoksia työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettuun lakiin nämä muutokset koskevat pääosin sisävesillä tapahtuvaa alusliikennettä esityksen mukaan ylityötä saisi teettää enintään kolmesataakahdeksankymmentäneljä tuntia vuodessa alle vuoden pituisessa määräaikaisessa työsuhteessa ylitöiden keskimääräinen enimmäismäärä olisi viikkoa kohden kahdeksan tuntia seitsemän päivän jakson aikana työntekijälle olisi annettava vähintään kahdeksankymmenenneljän tunnin lepoaika ja työntekijälle jonka vapaa aikojen määräytymisessä ei noudateta vuorottelujärjestelmää olisi annettava annettava ylimääräinen kahdenkymmenenneljän tunnin

liikennöidään siten että ollaan ollaan vesillä vuorokausitolkulla ja yövytään pääsääntöisesti siellä laivassa suomessa taas voisi sanoa lähestulkoon kaikki sisävesiliikenne on toisentyyppistä ja työntekijät lähtevät sieltä kotiin yöksi tai ainakin täksi lepoajaksi siksi tämä säännöstö sopii suomeen jonkun verran huonosti

suomessa sisävesiliikenteessä olevilla aluksilla ei siis yleensä asuta ja sen vuoksi työaika niissä on kotimaanliikenteen työaikalain mukaan järjestettävä edellä mainitulla tavalla siis sillä tavalla kuin tuossa aikaisemmin kuvasin

kun valiokunta tätä käsitteli niin asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi että itse asiassa liikevaihdosta matkustaja aluksilla valtaosa eräiden tietojen mukaan jopa seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä prosenttia syntyy ravintolatoiminnasta eikä itse asiassa tästä liikennetoiminnasta tämäkin ehkä kuvaa sitä että elämme aika poikkeuksellisissa olosuhteissa

päätti yksimielisesti esittää lausumaehdotusta eduskunta edellyttää että hallitus seuraa tiiviisti sisävesiliikenteen työaikadirektiivin täytäntöönpanon vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin yritysten työvoimatarpeiden ja työntekijöiden työajan

ratkaisu tähän tilanteeseen löytyisi